Arvoisa puhemies, Suomeen kohdistuu odotuksia neuvoston päätöksenteon avoimuudesta, ja haluaisinkin todeta, että kun puheenjohtajani Ska Keller sanoi, että meillä on paljon ideoita, miten tätä voitaisiin tehdä, niin mainitsen niistä pari.

Tämä olisi päätöksenteon ja lainsäädännön avoimuutta, joka perustuisi puhtaasti lakiin ja oikeuskäytäntöön. Toiseksi myös trilogiasiakirjat pitäisi saada julki, koska nekin ovat lainsäädäntöasiakirjoja. Toivon, että Suomi edistää tällaista laillisuutta, koska neuvostossa on käytäntöjä, jotka ovat selvästi lainvastaisia. Kun Te puhuitte kansallisten parlamenttien asemasta Suomen hyvän käytännön mukaisesti, niin haluan todeta, että tämä neuvoston rajoitettu tiedonsaanti vaikeuttaa myös kansallisten parlamenttien mahdollisuuksia olla mukana päätöksenteossa.